Arvoisa puhemies, EU kriittisyys on viime vuosina lisääntynyt. Terve kriittisyys on hyvästä, se on osa demokratiaa ja sitä ei tule tukahduttaa.

Mitä vähemmän isot jäsenvaltiot sopivat keskenään erilaisin kahdenvälisin tai monenvälisin sopimuksin, sitä yhtenäisempänä EU säilyy ja se on kaikkien etu. Osa jäsenvaltioista haluaisi poimia ainoastaan rusinat pullasta. He haluaisivat esimerkiksi tiiviit sisämarkkinat mutta eivät oikeuksia työntekijöille tai kehittää kuluttajansuojaa, puhumattakaan siitä, että ne haluaisivat tukkia veronkierron tai lopettaa paratiisit. On selvää, että tällainen yhtälö ei toimi.

Se yhtälö ei tule toimimaan. Tarvitaan demokratiaa, tarvitaan kritiikkiä, tarvitaan rakentavaa kritiikkiä ja ennen kaikkea yhteistyötä.